toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi viides kymmenettä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on aino kaisa pekonen hanna sarkkisen kannattamana ehdottanut että

lakiehdotukset hylätään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa puhemies hyvät kollegat

suuresti vaihtelevat sähkölaskut hankaloittavat monien kotitalouksien oman talouden suunnittelua ja tulevien kulujen ennakoimista huomattavasti ongelmat ovat suurimpia varsinkin pienituloisille kotitalouksille kun kesä ja talvikuukausien sähkölaskut voivat vaihdella merkittävästi moni kuluttaja ottaisi tasaerälaskutuksen käyttöön jos sellainen vaihtoehto vain olisi tarjolla aiemmin sähköyhtiöt tarjosivat yleisemmin tasaerälaskutusvaihtoehtoa mikä helpotti kotitalouksien tilannetta tasaamalla sähkölaskua koko vuodelle nyt tuntimittauslaitteistojen yleistyessä sähköyhtiöt ovat suurimmaksi osaksi luopuneet tasaerälaskuttamisesta ja siirtyneet reaalikulutukseen perustuvaan laskutukseen monien asiakkaiden toiveista huolimatta vuonna kaksituhattayhdeksän annetussa eun kolmannessa sähkön sisämarkkinadirektiivissä edellytetään erilaisten maksutapavaihtoehtojen tarjoamista kuluttajille käytännöksi on kuitenkin suomessa muodostunut että sähköyhtiöt eivät edelleenkään tarjoa lain hengen mukaisesti ja monien asiakkaiden tarpeista huolimatta tasaerälaskutusvaihtoehtoa laskuttavat tasaerälaskuista erillisen käsittelymaksun tai nykyisellään jopa poistavat niitä aktiivisesti palveluvalikoimistaan tältä osin sähkömarkkinalaki onkin jäänyt puutteelliseksi ja sitä on nyt täydennettävä jotta kuluttajille olisi tarjolla entistä paremmat vaihtoehdot oman talouden suunnitteluun velvoittava tarpeen ja sitä tässä nyt siis ehdotan jotta maksutapavaihtoehtokäytäntö vastaa alkuperäistarkoitusta tulee sähkömarkkinalakia muuttaa vuoden kaksituhattakolmetoista hallituksen esityksen kaksikymmentä sähkömarkkinalain viidenteenkymmenenteenseitsemänteen pykälään jakeluverkonhaltijan laskutuksesta jakeluverkossa sekä vähittäismyynnin laskutuksesta on sisällytettävä sisällytettävä säännös joka velvoittaa tarjoamaan kuluttajille erilaisia maksutapavaihtoehtoja näiden maksutapavaihtoehtojen tulee käsittää sekä laskutusjakson mukaiseen kulutukseen perustuva laskutus että arvioituun todennäköiseen vuotuiseen sähkönkulutukseen pohjautuva tasasuuruisiin maksueriin perustuva maksutapavaihtoehto niin sanottu tasaerälasku vaikka kuluttaja valitsisi tasaerälaskutuksen tulisi laskutuksen lähtökohtana yhä olla asiakkaan todettuihin oltava oikeus omien sähkönkulutustietojensa saantiin kulutuslukemat

tulee tehdä vähintään kerran vuodessa tasaamaan asiakkaan todellista kulutusta tasaerälaskutuksesta tai muusta maksutavasta ei mielestäni pitäisi saada periä ylimääräistä palvelumaksua verkonhaltijalla olisi oikeus muuttaa asiakkaalta veloitettavan tasaerän suuruutta muuttaessaan hinnoittelua tai asiakkaan vuotuisen arvioidun kulutuksen määrän muuttuessa ehdotettu säännös ei vaikuttaisi siihen ja mittauspalvelutuotetta asiakas käyttäisi myös tasaeriin perustuvan maksutavan valinnut asiakas voisi kuulua erilaisten palvelujen piiriin arvoisa puhemies kotitalouksilla tulee olla oikeus valita itse omien tarpeidensa pohjalta tasaerälaskutuksen ja reaalikulutukseen perustuvan laskutuksen välillä sähkömarkkinoiden on oltava kuluttajaystävälliset ja lainsäätäjän on suojeltava heikommassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksia arvoisa puhemies siitä tässä lakialoitteessa

arvoisa herra puhemies anteeksi rouva anteeksi

melkein voisi aloittaa ihan alusta niin voisi onnistua paremmin arvoisa rouva puhemies sähkö on monille perheille merkittävä kuluerä niin kuin edustaja kaikkonen lakialoitteessaan toteaa ja tämä maksutapavaihtoehtoajattelu on kyllä enemmän kuin tervetullut uudistus niin kuin eun kolmannessa sähkön sisämarkkinadirektiivissäkin edellytettiin kuluttajilla pitää olla erilaisia maksutapavaihtoehtoja sähkön maksamiseen ja siinä mielessä tätä lakialoitetta helppo olla kannattamassa toki jos se koetaan ongelmaiseksi että tämä tasauslaskujärjestelmä tapahtuu vain esimerkiksi kerran vuodessa niin tänä päivänähän se on toki helppo tehdä vaikkapa kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaksi jos se on sitten jonkinlainen kompromissi kompromissi

arvoisa rouva puhemies nämä perjantain istunnot ovat ilmeisen mielenkiintoisia vastaan ensimmäiseksi edustaja heinäluoman keskustelunavaukseen joka ei ihan suoranaisesti kyllä nyt tähän aloitteeseen liity mutta lähellä on tähän tuulivoiman tariffiin se ongelmahan havaittiin jo hallitusneuvottelujen aikaan että kun on matala sähkön hinta niin tariffi on kallis yhteiskunnalle siksipä tämä tuulivoiman tuki katkaistiin silloin välittömästi mutta se on ilmeisesti ihan perustuslaillinen kysymys että toki niiltä jotka sinne kiintiöön olivat jo päässeet

tuki on aikanaan tarjottu sitä on aika hankala sieltä poistaa siitä olemme yhtä mieltä että että varmasti jatkossa tämän tyyppistä tariffia ei ei tulle mutta näihin näihin keskusteluihin voimme palata sitten kun käymme läpi energia ja ja ilmastostrategiaa ja ensi vuoden hallituksen esityksiä energian osalta

sen sijaan vielä tähän sähkön hintaan siltä osin että että siirtohinnan monopolimaisuus on on ongelma mielestäni meillä tulisi miettiä sitä onko sähkön jakeluverkkoja esimerkiksi paikallisia jakeluverkkoja mahdollista rakentaa pienimuotoisesti se saattaisi jollain alueella olla relevanttia mutta varsinaiseen tasalaskutukseen mikä tässä oli esityksessä mielestäni se olisi ihan järkevää näinhän vieläkin moni sähköyhtiö toimii mutta tiedän taas monia sähköyhtiöitä jotka ovat tämän ihan hyvän käytännön purkaneet ja edustaja heinosen esiin nostama asia siitä että tämä tasaus voitaisiin tehdä vaikka muutaman kerran vuodessa varmaan helpottaisi niitä ongelmia joita kieltämättä joillekin sähköyhtiöille on tullut sitten jos jos laskutus erä on arvioitu liian pieneksi tasauslasku onkin huima loppuvuodesta

arvoisa rouva puhemies kaikki suomalaiset eläimet myös lepakot ovat perussuomalaisille rakkaita ja tärkeitä mutta tämä aloite liittynee kuitenkin hieman muihin asioihin ja niinpä en enempää kommentoi tuota edustaja heinäluoman esiin nostamaa lepakkoasiaa asumisen ovat nousseet paljon nopeammin kuin ihmisten palkat eli ostovoima on heikentymässä asuntojen ja asumiskustannusten myötä näin ollen on hyvin perusteltua että käydäänkin keskustelua ylipäänsä energian hinnasta tämä aloite tässä ei kuitenkaan liity suoranaisesti hintakehitykseen vaan se on yleisesti kuluttajamyönteinen se auttaisi kotitalouksia suunnittelemaan menojaan näin ollen kannatan tätä aloitetta

arvoisa rouva puhemies minusta on hyvin mukava kuulla että perussuomalaiset välittävät eläimistä se on tärkeä havainto mutta se mitä tässä äskeinen puhuja toi esiin oli tietenkin tämä asumisen hinta ja siihen vaikuttavat niin sähkö kuin lämmityskulut ja kiinteistövero ja ja moni moni asia juuri siksi haluaisin ehkä tässä keskustelussa laajentaa tätä näkökulmaa asumisen hintaan ja siihen mitä hallitus on parhaillaan tekemässä

nyt kun hieman laajennetaan tätä teemaa niin toivoisin kuitenkin että pysyttäisiin itse tässä sähköasiakeskustelussa ja nimenomaan siinä mistä tämä sähkön hinta muodostuu ehkä laskutuseriä vielä merkittävämpi asia tavalliselle kansalaiselle on nimenomaan se mistä se sähkön hinta muodostuu kuten me kaikki tiedämme tiettyjä ongelmia on syntynyt siitä kun ikävä kyllä viime kaudella ja aikaisemmin valmisteltiin tämä yksityiseen monopoliin siirtyminen sähkönsiirron osalta ja tämä on nimenomaan merkittävä juttu erityisesti tuolla pohjoisessa suomessa tällä hetkellä meidän sähkölaskustamme kaksi kolmasosaa muodostuu sähkönsiirrosta kun tämmöinen laki tehtiin että nyt pitää näitä investointeja sitten tehdä sähkönsiirtovarmuuden vuoksi niin tämä on johtanut siihen että meidän perusmaksuosuutemme koko ajan lisääntyy ihmiset eivät voi edes omalla sähkönkulutuksella vaikuttaa tämä on kestämätön tilanne ja tämä tilanne on itse asiassa laajenemassa muillekin alueille jos me emme tähän puutu

edustaja kaikkosen esille nostama asia on todella tärkeä kyllä tämä sillä tavalla sähkön hintaan ja myöskin näihin tuotantomuotoihin liittyy että meillä on tullut yhä enemmän sähköntuotantomuotoja joissa tapahtuu suurta vaihtelua esimerkiksi jokainen tuulivoimalahan tarvitsisi ikään kuin rinnalleen tämmöistä säätövoimaa ja nythän sitä paljon ostetaan muista pohjoismaista mutta kaapelit vinkuvat punaisena kovilla pakkasilla siinä mielessä meillä on varmaan jatkossakin odotettavissa suuria sähkön hintavaihteluja juuri esimerkiksi edustaja heinäluoman mainitsemista syistä kun tuulivoimatuki ja lisääntyvä tuulivoima voi sanoa ovat sotkeneet markkinoita koska sitten tavallaan taas sitä voimaa joka olisi käytettävissä piikkiaikoina on vähemmän siinä mielessä tuulivoima mielestäni liittyy keskeisesti tähän asiaan mutta arvoisa puhemies tässä hengessä kyllä täytyy myös kysyjiin mitä tulee näihin näihin lepakoihin kun aikaisemmin perussuomalaiset ovat kunnostautuneet liito oravien voisi sanoa jopa vastustajina niin nyt sitten väistämättä vähän tulee mieleen että kun työttömiltä leikataan eläkeläisiltä leikataan sotaveteraaneilta leikataan itsenäisyyden juhlavuotena bensaveroa korotetaan niin sitten kun keskustelu käy kiusalliseksi sanotaan että katsokaa tuolla on räjähtävä lepakko

mutta olisi hyvä tässäkin keskustelussa saada vähän lisävalaistusta siihen miten nyt sitten erityisesti jo esimerkiksi olemassa olevilla tuulivoima alueilla näitä räjähtäviä lepakoita pitäisi suojella olisi mielenkiintoista kuulla näkemyksiä tästä ja siitä aikovatko mahdollisesti perussuomalaiset tuoda tästä esimerkiksi jonkun aloitteen eduskuntaan käsiteltäväksi tai aiotaanko tämä asia nostaa esimerkiksi tulevassa kehysriihessä tai puoliväliriihessä tarkasteluun
arvoisa rouva puhemies en aio nyt liittyä tähän alati kasvavaan lepakkomiesten joukkoon vaan aion aion pysytellä alkuperäisessä aiheessa joka on erittäin tärkeä tämä edustaja kaikkosen aloite tuo tuo tärkeän näkökulman aiemminhan meillä sähkölaskutus perustui tasalaskutukseen ja ja sitten arvioitiin mittarilukeman perusteella tasauslaskussa sitä vuotuista kulutusta ja sen mukaan määräytyi kuluttajan maksuosuus tämä aloite on erittäin tärkeä erityisesti pienituloisten eläkeläisten näkökulmasta jotka usein puolison kuoltua asuvat suurissa kiinteistöissä jotka eivät ole kovin energiataloudellisia ja ja ovat sähkölämmityksen

hupenevat näihin sähkölaskuihin ja varsinkin silloin talviaikaan kun se kulutus on suuri niin ongelmia on sitten miten saada rahat riittämään tästä näkökulmasta erittäin erittäin lämpimästi kannatan edustaja kaikkosen aloitetta toinen kysymys on tämä mikä nousi esille tässä keskustelussa eli siirtoverkkojen investointitarve joka on ilmeinen mutta pitäisi pystyä myös varmistamaan se että ei tehdä siirtoverkkoon yli investointeja eikä liian aikaisessa vaiheessa jotta kuluttajien maksuosuus näiden siirtomaksujen investointien vuoksi ei myöskään nousisi kohtuuttomaksi kannatan tätä edustaja

arvoisa puhemies minäkin ajattelin keskittyä tähän itse asiaan minkä edustaja kaikkonen ansiokkaasti on nostanut esille oikeastaan aloitan sillä sillä että miksi tasalaskutuksesta aikanaan luovuttiin mikä oli se syy no se oli se että haluttiin vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen niin että kuluttaja pystyy kuukausittain seuraamaan esimerkiksi sitä kuinka paljon hän säästää verrattuna edelliseen kuukauteen ja tässä sinänsä on ollut ihan hyvä hyvä tavoite nythän tasalaskutuksessa tämä näkyisi sitten vain vuoden välein eli tämän voin nähdä laajemmin tällaisena jopa koulutuksellisena mutta samalla ihan yhteiskunnan kannalta isona asiana toinen näkökulma on tietysti sitten myös energiayhtiöillä kuntaomisteisillakin joilta kunnat muistavat aina ottaa osinkonsa ja muistetaan miten ne kassat siellä riittävät tässä on myös ollut tällainen ehkä kuntataloudellinenkin näkökulma kaiken kaikkiaan kannatan kannatan aloitetta mutta tulee toki muistaa että seurannassa sen mitä me kaikki haluamme eli säästää energiaa pitää edelleen olla painopiste

arvoisa puhemies jatkaakseni vielä tästä teemasta niin tämä tasalaskutus ja tähän liittyvä aloite todella on myös hyvä ja tärkeä mutta kun puhutaan että aikaisemmin luovuttiin siitä sen takia että asiakkaat ja sähkön käyttäjät voisivat seurata omaa kulutustaan ja vaikuttaa omiin omiin tottumuksiinsa että sähkön kulutus olisi pienempää ja laskutus pienempi niin tosiasiassa tämä nykyinen sähkönsiirtolaki ohjaa nimenomaan turhiin investointeihin koska laki pakottaa sähkönsiirtoyhtiöt nyt varsinkin harvaan asutulla alueella huoltovarmuuden ja toimitusvarmuuden vuoksi sinne investoimaan ja nimenomaan maakaapelointia tekemään joka on kallista verrattuna nykyisten nykyisten ilmakaapeleitten huoltamiseen tämä huoli on tullut vahvasti jopa yhtiöiltä itseltään että siellä tehdään nyt turhaa työtä ne joutuvat siirtämään sen hintoihin tällä hetkellä ja perusmaksuihin ollaan koko ajan siirtymässä eli käytännössä ihminen ei pysty vaikuttamaan enää jatkossa sähkölaskuun omaan laskuunsa koska koska perusmaksuja ollaan siirtämässä tämä on tullut myös ihan sähkönsiirtoyhtiöitten omalta toimialalta viestinä että tähän ollaan siirtymässä tämä ei ole enää harvaan asuttujen alueiden ongelma jatkossa vaan tämä tulee tämä tulee siirtymään kaikkiin muihinkin maakuntiin pitemmällä aikavälillä nykyinen nykyinen laki tosiaan ohjaa myös siihen että

kun niiden tuottokate määräytyy

niistä lasketaan paljonko he voivat katetta näissä hinnoissa ottaa ja tämä on tosiasiassa se mikä ohjaa jatkuviin hinnankorotuksiin meillä esimerkiksi kainuussa on nyt vuoden välein nostettu neljä prosenttia hintaa ensin neljä prosenttia nyt uudestaan nostetaan neljä prosenttia eikä sille voi mitään tällä hetkellä

arvoisa puhemies ensiksi haluan kiittää keskusteluun osallistuneita osallistuneita tästä innostuneesta vastaanotosta minkä tämä lakialoite on aikaansaanut se lähtee hyvässä myötätuulessa liikkeelle oli hyvä että edustaja skinnari muistutti tästä tavoitteesta miksi aikanaan on siirrytty tähän reaalikulutukseen perustuvaan laskutukseen se on sinänsä hyvä asia ja varmasti voi sanoa useimmille kotitalouksille ehkä paras paras malli en olisi itse vaihtamassa sitä on hyvä tietää mitä kulutus on ja sitä kautta voi ehkä helpommin vaikuttaa omaan kulutukseensa mutta kun on ollut nähtävissä että osalle kotitalouksia tämä malli on ongelma niin on tärkeää että että ne voisivat halutessaan ottaa tämän tasaerälaskutuksen jolloin se sähkölasku olisi koko vuoden vaikkapa sanotaanko kolmisen sataa euroa muutaman kuukauden välein totta kai riippuen kulutuksesta ja talon talon koosta sen sijaan että se on satasen kesällä ja viisisataa talvella mitä se voi olla nämä muutokset voivat olla todella isoja eli tämä taustalla siirtohintojen suhteen yhdyn siihen problematiikkaan mitä edustaja jarva toi tässä esille sen suhteen voisi ehkä pohtia voisiko sitä siirtymäaikaa vielä vähän pidentää mikä sitten toisi vähän helpotusta jakeluverkkoyhtiöitten paineeseen ja sitä kautta myöskin kuluttajahintoihin sitä olisi varmaan hyvä hyvä harkita ehkä muutenkin joitakin muita keinoja vielä vaikuttaa siirtohintoihin on hyvä hyvä miettiä tähän lepakkoasiaan en kyllä osaa ottaa kantaa oma asiantuntemukseni ei arvoisa puhemies siihen siihen riitä sen sijaan yksi korjaus tuohon edustaja lindtmanin muuten ansiokkaaseen puheenvuoroon kun hän sanoi että sotaveteraaneilta leikataan jos katsoo sitä panosta sotaveteraaneihin kokonaisuutena niin on on todettava että tulee kymmeniä miljoonia enemmän ensi vuodelle kuin tänä vuonna tämä rintamalisäleikkaus on harmillinen ja eduskunnan on kyllä syytä pohtia voitaisiinko se perua minun mielestäni se pitäisi perua

arvoisa puhemies otin puheenvuoron kun ajattelin että täytyy korjata väärä tieto mutta kyllähän sitten kaikkonen tässä puheenvuoron aikana tunnusti että on todella niin että näitä sotaveteraanien rintamalisiä jotka voivat olla sieltä viidestäkymmenestä jopa kolmeensataan euroon kuukaudessa leikataan juuri sinä vuonna kun suomen itsenäisyydestä tulee kuluneeksi sata vuotta kuten esimerkiksi liitto on todennut niin kyllähän se symbolisesti herättää kysymyksiä mutta pidän pidän erinomaisena asiana ja suoraan sanoen pidän isona uutisena isona uutisena tälle perjantaipäivälle sitä että suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtaja toteaa että olisi hyvä että täällä eduskunta voisi muuttaa näiltä osin hallituksen esitystä pidän tärkeänä sitä että itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotena ei sotiemme veteraanien rintamalisiä

arvoisa puhemies kyllä näistä perjantai istunnoista on paljon hyötyäkin niin kuin täällä äsken todettiin nimittäin edustaja lindtmanin tavoin pidin hyvin tärkeänä sitä että suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtaja äsken vähän viittasi siihen suuntaan että hallitus voisi toden totta perua tämän aika julman leikkauksen rintamalisien indeksiin nimenomaisesti suomen juhlavuonna ja siksi minusta on pistää merkille tämä puheenvuoro joka täällä äsken käytettiin me annamme täyden tuen sosialidemokraateilta tähän ja olemme olleet kovasti huolissamme näistä hallituksen arvovalinnoista eli tälle täysi tuki toinen asia minkä haluan nostaa esiin vielä uudestaan on se että täällä myös hallituspuolue kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja puhui asumisen hinnasta olisi tietenkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen että sähkön lisäksi myös lämmityskustannukset kiinteistöverot kaikki muu vaikuttaa tähän kyllä siellä moni pienasuja jossain maakunnassa saattaa olla hieman harmissaan siitä että asumisen kustannukset nousevat ja samoin sitten

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa nousi esille myös tuulivoima en nyt ota kantaa tähän lepakkojen traagiseen kohtaloon näissä yhteyksissä mutta totean että onhan se nyt aivan hulluutta että suomalainen veronmaksaja maksaa vuosittain yhä suurenevaa summaa lähinnä ulkomaisille sijoittajille siitä että meille on veronmaksajien tuella tuulivoimaa rakennettu

suurimmat hyötyjät ovat siis lähinnä ymmärtääkseni ulkomaiset sijoittajat luulen että tämä tuulivoima on semmoinen pehmeä ja pörröinen aihe jota mielellään hyvänä asiana tuetaan ja tietysti vihreät jotka kaikkia niin sanotusti hyviä asioita tukevat ovat varmasti tässä olleet keskeisesti takana että tällaiseen hulluuteen on suomessa ajauduttu vihreät ovat kovia arvostelemaan yritystukia ja ovat mielestäni siinä monesti oikeassa kyllä minä ihmettelen että me annamme tällaista tukea vuosittain suomalaisten veronmaksajien rahoista

kyllä yhdyn tässä edustaja zyskowiczin näkemykseen kyllä nämä tuulivoiman todella ylisuuret syöttötariffit ovat nyt ainakin jälkikäteen osoittautuneet veronmaksajille erittäin kalliiksi no nythän tämä kiintiö on laitettu kiinni se on erittäin erittäin hyvä teko tältä hallitukselta valitettavasti nyt tämä perustuslain tulkinta omaisuudensuojasta on nyt vaikeuttanut tätä tukien tukien leikkaamista mutta suunta on kuitenkin oikea ja sitten kun nämä aikanaan erääntyvät erääntyvät kaksituhattakolmekymmentä niin

olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä että uusia uusia syöttötariffeja ei pidä enää myöntää haluan vielä lyhyesti ottaa kantaa sosialidemokraattien kommentointiin tästä sotaveteraanien kohtelusta vaikka se nyt ei ihan suoraan tähän lakialoitteeseen liitykään liitykään mutta haluan kuitenkin kommentoida sen verran että kyllä tämä nykyinen hallitus erittäin erittäin voimakkaasti tukee sotiemme veteraaneja heille muun muassa annetaan juhlavuonna lisää rahoitusta rintamaveteraanien kotiin annettaviin avopalveluihin kymmenen miljoonaa lisärahoitusta ja varmistetaan että kotipalveluita tarvitsevat veteraanit saavat saavat kaiken tuen ja hallitus myös kehottaa kuntia pitämään jatkossa aktiivisesti yhteyttä sotaveteraaneihin valitettavasti nyt tässä vaiheessa suomea sodissa puolustaneita veteraaneja on jäljellä enää noin

heille olisi tarvinnut jo aiempina vuosina antaa tätä tukea valitettavasti sosialidemokraatit eivät ole hallituksessa tähän pystyneet
nyt kyllä mennään jo aika kauas tästä varsinaisesta asiasta ja suuren valiokunnan kokous painaa päälle eli minä kyllä nyt kehottaisin varaamaan niitä puheenvuoroja jos halutaan tätä asiaa jatkaa sitten ensi viikolla keskeytetään